Arvoisa puhemies, pääministeri Rinne, kiitos kattavasta puheenvuorosta ja onnea ja menestystä tälle tärkeälle puheenjohtajakaudelle. Erityisen iloinen olen siitä, että Suomi puheenjohtajamaana on vahvasti sitoutunut oikeusvaltioperiaatteeseen. Euroopan unioni ei ole pelkästään talousalue tai sisämarkkina, vaan se on myös arvoyhteisö ja näitä arvoja on puolustettava. On tärkeää, että Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio saavat tähän jäsenvaltioiden vahvan tuen, ja on erinomaista, että Suomi on tähän periaatteeseen nyt vahvasti sitoutunut. Jotta Eurooppa menestyisi myös tulevaisuudessa, Euroopan on uudistuttava. Kuten komission varapuheenjohtaja Katainen painotti, meidän teollisuutemme on uudistuttava. Meidän on investoitava lisää innovaatioihin, digitalisaatioon ja koulutukseen. Vain tätä kautta pystymme vahvistamaan ja varmistamaan kestävän hyvinvoinnin tulevaisuudessa. Mitä konkreettisia aloitteita Suomi aikoo edistää nyt syksyn aikana Euroopan kilpailukyvyn vahvistamiseksi?